Arvoisa puhemies, on tärkeää, että Euroopan parlamentista lähtee selkeä ja voimakas viesti siitä, että Euroopan parlamentti tukee Ukrainan kansaa.

Sekin on totta, että Ukraina on vaikeassa välikädessä geopoliittisen asemansa vuoksi. Täytyy kuitenkin muistaa, että Euroopassa on ollut monia muitakin valtioita haastavassa paikassa ja ne ovat kyenneet tekemään omia ratkaisujaan ja kehittämään yhteiskuntaa demokraattisempaan suuntaan.